Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, meillä on vakava peiliin katsomisen paikka myös kuluttajansuojan ja kansalaisten oikeusturvan näkökulmasta. Kun olen kiertänyt eri paikoissa keskustelemassa ihmisten kanssa, he kysyvät hyvinkin asiallisen kysymyksen siitä, mitä he voivat tehdä ilmastonmuutoksen torjumiseksi, päästöjen vähentämiseksi, hiukkaspäästöjen vähentämiseksi, ja varsinkin diesel ajoneuvojen omistajat kysyvät, mikä on heidän oikeusturvansa, kun he ovat hyvässä uskossa hankkineet näitä ajoneuvoja ja sitten totuus on ollutkin toisenlainen näiden varsinkin ajoaikaisten päästöjen osalta. Eli ei ole kyse vain siitä, miltä meidän lainsäädäntömme näyttää, miltä meidän toimemme näyttävät, ovatko ne riittäviä, vaan myös siitä, mikä on kuluttajien luottamus niihin tuotteisiin, joita valmistetaan ja jotka me hyväksymme lainsäädännön kautta. Sen vuoksi näkisinkin, että meidän on laajemmin mietittävä koko polttomoottoritekniikkaa, koko dieselajoneuvojen tulevaisuutta, ja sitä, miten niitä voidaan korvata ja miten voidaan varmistaa, että myös jätteistä ja tähteistä tehty biodiesel pääsisi markkinoille, kun siinäkin näyttää olevan hankaluuksia. Eli meillä on paljon isoja kysymyksiä, jotka kaipaavat vastauksia ei pelkästään se, että dieselgaten jälkeen työ näyttää jäävän puolitiehen. Meillä on aidosti hyvin paljon korjattavia asioita, jotka pitää laittaa järjestykseen niin meidän lainsäädännössämme kuin myös luottamuksessa kansalaisiin päin.